Useita kansalaisaktivisteja on matkustuskiellossa, järjestöjen toimistoja on tutkittu, tietokoneita on viety ja johtajia pidätetty. Tuorein tieto kertoo, että Valko Venäjän oikeusministeriö hylkäsi jo neljännen kerran kristillisdemokraattisen puolueen rekisteröinnin. Tuen kaikkien pakotteiden laajentamista ja vaatimuksia myös poliittisten vankien vapauttamiseksi. Samoin haluan tukea täällä kollegojen Ojuland ja Šťastný esille tuomaa seikkaa, eli meidän tulee kaikkien vedota Kansainväliseen jääkiekkoliittoon, joka kokoontuu seuraavaan kongressiin Helsingissä, ja pyytää, että

Kysymys ei ole boikotista, boikotti vahingoittaa aina urheilua, vaan siitä, että kisat pidetään, mutta ei Valko Venäjällä.